Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, sekä Laosin että Kambodžan tilanteen kohdalla on kysymys ihmisoikeusaktivistien ja opposition jäsenten tilanteen puolustamisesta. Olemme yhteisessä päätöslauselmassa nostaneet esille muun muassa työmarkkinoiden ongelmia, joita kritisoidessaan nämä ihmiset ovat joutuneet vaikeuksiin.

Laosissa olemme erityisesti halunneet nostaa esille Sombath Somphonen tilanteen, joka on yli 30 vuoden ajan taistellut Laosin maaseudun köyhien asukkaiden oikeuksien puolesta sekä vedonnut kansalaisyhteiskunnan laajentamisen puolesta. Vaadimme hänen tilanteensa selvittämistä, hänestä ei tällä hetkellä tiedetä mitään.